ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö neljä keskustelun aloittaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja

arvoisa puhemies

demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja kehittäminen ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään euroopan neuvoston perustehtävän merkitystä tässä nykyisessä tilanteessa jossa yhteiskunnallinen kehitys ja ongelmat haastavat oikeusvaltioperiaatetta sanavapautta ja muita perusarvoja myös vakiintuneissa demokratioissa kansainvälinen oikeus ja sääntöperustainen kansainvälinen järjestelmä ovat hyvinvoinnin turvallisuuden ja vakaan kehityksen edellytyksiä niiden puolustaminen on ulkoasiainvaliokunnan näkemyksen mukaan entistä

vuosikertomus kertoo osaltaan siitä miten keskeisesti terrorismin uhka pakolaiskriisi ja venäjän toimet ukrainassa ovat hallinneet kansainvälistä agendaa huolestuttavaa on myös se miten euroopan neuvoston yleiskokoukselle annetuissa raporteissa on jouduttu kiinnittämään huomiota useiden jäsenvaltioiden toistuviin ihmisoikeusloukkauksiin

arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota siihen että euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja

istanbulin sopimus tuli suomessa voimaan viime vuoden elokuun alussa

määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja kiinnittää huomiota siihen että yleiskokouksen tasa arvokomiteassa on valmisteilla raportti sisältäen suosituksia jotka voivat edesauttaa sopimuksen toimeenpanoa suomessa valiokunta toteaa että sopimuksen täytäntöönpano edellyttää myös

arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta esittää

aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja kaikkonen hyvässä esittelypuheenvuorossaan toi esiin valiokunta mietinnössään korostaa euroopan neuvoston perustehtävää ja perusperiaatteita myös kehitys haastaa oikeusvaltioperiaatetta sananvapautta ja niin edelleen myös tällaisissa vakiintuneissa euroopan neuvoston jäsenmaissa haluan kuitenkin sanoa että pahin ihmisoikeusrikos tänä päivänä euroopassa on sota ja se on sota jota käydään itä ukrainassa ja joka on ollut seurausta venäjän aggressiivisesta kaikkia kansainvälisiä sopimuksia rikkovasta toiminnasta krimin ja itä ukrainan osalta me emme saa tätä unohtaa meidän on avoimesti puhuttava julki että venäjän toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää ja vaadittava venäjää toteuttamaan tekemiään kansainvälisiä sopimuksia

muutama puheenvuoro ja sitten siirrytään debattiin täällä on monta debattipuheenvuoron käyttäjääkin

puhemies en halua viedä paljon aikaa mutta haluan kiinnittää ulkoasiainvaliokunnan mietinnön erääseen kohtaan erityistä huomiota ja tämä liittyy tähän euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskevaan istanbulin sopimukseen joka on nyt suomessa siis voimassa astui voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaviisitoista tämä velvoittaa meitä suomea aika moneenkin toimenpiteeseen alkaen näiden turvakotipaikkojen lisäämisestä ja auttavasta puhelimesta olen ollut yhteydessä ulkoministeri soiniin joka on antanut ihan perustellun vastauksen kirjalliseen kysymykseeni mutta yksi asia jäi häneltä uupumaan ja tämä liittyy pakkoavioliittoihin tämä istanbulin sopimus velvoittaa nimittäin sopimusosapuolten valtio elimet pidättäytymään kaikesta sellaisesta toiminnasta joka on katettu tässä istanbulin sopimuksessa istanbulin sopimus muun muassa edellyttää pakkoavioliittojen kriminalisointia sekä mahdollisuutta mitätöidä solmittuja pakkoavioliittoja pakkoavioliitto määritellään liitoksi jota toinen tai molemmat osapuolet vastustavat tyttöjen pakkoavioliitot ovat ongelma myös suomessa sillä myös täältä lähetetään jopa yläasteikäisiä tyttöjä ulkomaille pakkoavioliittoon yleensä järjestelyjen takana ovat vanhemmat oma tai tulevan puolison suku tai muu lähipiiri ja monika naiset liitto ryn mukaan pakkoavioliittojen määrä on tällä hetkellä suomessa kasvussa ja tämän vuoksi toivon että kiinnittää tähän asiaan huomiota viime vuonna liiton tietoon tuli kaksikymmentäviisi pakkoavioliittotapausta siis vuoden aikana ja tämän vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana tapauksia on ollut jo vastaava määrä suomessa pakkoavioliitot eivät siis ole kriminalisoituja vaan niihin sovelletaan ihmiskauppaa ja pakottamista koskevaa lakia nykylainsäädännön mukaan uhrin pitää itse tehdä rikosilmoitus ja toimia aktiivisena osallisena tapauksen käsittelyssä uhreille rikosilmoituksen tekeminen tarkoittaa kuitenkin usein välien katkaisemista omaan sukuun ja perheeseen joten tilanne on erittäin hankala sen takia pakkoavioliitto tulisi olla yleisen syytteen alainen rikos jolloin uhrin ei itse tarvitse tehdä tätä rikosilmoitusta pakkoavioliitot on kriminalisoitu esimerkiksi britanniassa norjassa ruotsissa saksassa ja tanskassa ja todellakin istanbulin sopimus velvoittaa nyt suomeakin toimimaan samoin kiitos arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat valiokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen piti hyvän esittelypuheenvuoron on helppo yhtyä siihen että pitää korostaa euroopan neuvoston perustehtävän merkitystä tällaisessa tilanteessa missä myös euroopassa on kyseenalaistettu oikeusvaltioperiaatteita sananvapautta ja muita perusarvoja tämä on erittäin huolestuttava tilanne erityisasemallaan vastauspuheenvuoron saanut oikein nosti esille että kuitenkin tässä tilanteessa pahin uhka ihmisoikeuksille on se mitä tapahtuu tällä hetkellä ukrainassa eli itä ukrainan monessa tilanteessa voisi sanoa että lähes avoin sota on se mihin meidän pitää kaikkien puuttua vahvalla otteella onneksi yleiskokous on yksiselitteisesti tuominnut venäjän toimet ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen liittyen krimin liittämisen venäjään sekä sotatoimet itä ukrainassa yleiskokous

rouva puhemies suomen linja suhteessa venäjän toimintaan krimillä ja itä ukrainassa on täysin selvä emme hyväksy venäjän toimintaa se rikkoo kansainvälistä oikeutta se rikkoo venäjän solmimia kansainvälisiä sopimuksia

kaiken keskellä pyrkivät ylläpitämään ja vahvistamaan dialogia myös venäjän johdon kanssa koska tätä dialogia tarvitaan jotta aikanaan ratkaisuun päästään mitä tulee ministeri stubbin lausuntoon josta heinäluoman kanssa olemme täällä aikaisemminkin perjantai iltapäivällä sanailleet niin minun käsittääkseni ministeri stubb lausui että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa krim on menetetty ja tämä on arvio jonka hän on rehellisesti ja vilpittömässä mielessä esittänyt

kyllä minua nyt hiukan hämmentää kuitenkin näiden julkisten arviointien tekeminen yli hallituslinjan ei ole hyväksi tälle maalle se että vastuuministerit toisten tonteilla ottavat kantoja jotka antavat viitteitä siitä on lähitulevaisuudessa ainakin menetetty se on minusta aika iso kanta eikä vastaa toivottavasti tämän hallituksen linjaa me ainakin olemme tulkinneet aikaisemmin että olette olleet siinä yhteisessä veneessä jossa me olemme erittäin huolissamme siitä mitä tapahtuu ylipäänsä tämän ukrainan kriisin ratkaisemiseksi tällaisten linjojen esittäminen näinkin merkittävässä tehtävässä ei ole kyllä suomen etujen mukaista ja sen takia olisi tärkeää että että tällaiset

ministeri
arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu on hyvä ja tarpeellinen ja ennen muuta syyttelemättä meidän pitää etsiä niitä keinoja että rauha ukrainaan saataisiin minun mielestäni on ollut myönteistä se että suomi on pitkän perinteen mukaisesti ollut tässä sellaisena sillanrakentajana edustaja kanerva erittäin merkittävässä roolissa mutta myös tasavallan presidentti sauli niinistö joka on käynyt neuvonpitoa ja keskustelua ja avannut ennen muuta sitä keskusteluyhteyttä pakotteet ovat ovat oma osansa ja niihin ei pidä koskea ennen kuin pääsemme rauhaan itä ukrainassa ja krimin tilanne tulee ratkaistua mutta samaan aikaan pitää jatkaa avointa keskustelua keskustelua venäjän kanssa ja ja myös niin että toimimme yhtenäisenä euna mutta jokainen maa jolla on poikkeuksellisen hyvät

arvoisa rouva puhemies on ihan selvää että tämä ukrainan vaikuttanut oikeastaan euroopan neuvoston keskusteluissa kaikkeen siihen mistä mistä siellä areenalla puhumme olisi tietenkin suotavaa että tällaisissa aika herkissä kysymyksissä myös kansalliset linjat olisivat tarkoin harkittuja ja ja mielestäni on aivan selvää että suomi ei voi irrottautua kansainvälisestä rintamasta jossa tuomitaan nämä toimet joita joita venäjä on ukrainassa harjoittanut kyllä yleiskokouksen viestit tässä asiassa ovat olleet aivan selkeitä totta kai jaamme sen huolen että dialogia täytyy pystyä käymään jotta löytyisi jokin ratkaisu toisaalta kyllä ajattelen niin että tässä erityisesti on merkitystä sillä mitä tapahtuu tulevina kuukausina suurvaltojen välillä tässä keskustelussa ja en nyt olisi aivan toivoton tämän ratkaisun löytymisen suhteen positiivisiakin merkkejä on mutta valitettavasti myös

naisiin kohdistuva väkivalta perheväkivalta ja tämän ehkäiseminen on erittäin tärkeä toiminnan kohde kaikkialla ja myös suomessa meiltä puuttuu paitsi turvakotipaikkoja kuten täällä tuli esille myös raiskauskriisikeskuksia joita eräiden asiantuntijoiden mukaan meillä tarvittaisiin toistakymmentä

sotiin ja kriiseihin liittyy aina naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta ja brutaali väkivalta raiskaukset ovat tänä päivänä sodissa ja kriiseissä arkea ne ovat ikään kuin sodankäynnin väline niin että senkin vuoksi tämä kokonaisuus on äärettömän tärkeä yrittää hoitaa muualla mutta myös meillä suomessa

arvoisa puhemies suomen linja tuolla euroopan neuvostossa liittyen krimin miehitykseen ukrainaan ja venäjään on on ollut hyvin selkeä se on ollut jo viime hallituskaudesta tällainen niinistöläis tuomiojalainen maltillinen rakentava ja dialogia korostava linja euroopan neuvoston suomen valtuuskunta on nyt kesäkuussa lähdössä moskovaan vierailulle kysyisinkin nyt täällä paikan päällä olevilta edustajilta millä tavalla minkälaista viestiä toivotte meidän vievän täältä suomen parlamentista tämä keskustelu siitä onko menetetty vai ei on minusta todella mielenkiintoinen tähänkin toivoisin selventäviä vastauksia onko meillä täällä parlamentissa sellaisia puolueita jotka aidosti näin ajattelevat vai onko tämä ollut yksittäisen ministerin

dialogia pitää käydä ei siitä kukaan ole ollut eri mieltä mutta mitä tulee näihin valtiovarainministeri stubbin lausuntoihin edustaja edustaja zyskowicz te sanoitte viimeksi että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa mutta ei tässä lausunnossa ministeri stubb puhu mistään näköpiirissä olevasta tulevaisuudesta hän hyvin yksiselitteisesti sanoi luulen että krim on menetetty tapaus vaikka haluaisimme uskoa toisin ja hän vielä jatkaa että jos venäjä osoittaa että se rauhoittuu kiovaa itä ukrainaa kohtaan niin silloin voi sanktioissa edustaja zyskowicz sanokaa yksikin ministeri yhdestäkin eu maasta joka on matkustanut yhdysvaltoihin ja sieltä käsin antaa lausunnon ja sanoo että krim on menetetty tapaus ja miten tätä kommentoi edustaja heinonen tässä linjassa jonka stubb sanoo todetaan

rouva puhemies olen useamman kerran täällä vastannut tätä ministeri stubbin lausuntoa koskevaan pohdiskeluun enkä osaltani sitä jatka edustaja guzenina on hyvä että dialogia ylläpidetään on hyvä että meidän valtuuskuntamme menee moskovaan kysyitte mikä on se viesti minun mielestäni se viesti mitä tulee ukrainan tilanteeseen on yksiselitteisen selvä suomessa sen enempää kansalaiset kuin hallituskaan emme hyväksy sitä että venäjä on rikkonut kaikkia perustavaa laatua olevimpiakin kansainvälisiä sopimuksia ja muuttanut väkisin tai väkivallalla uhkaamalla euroopan rajoja ja liittänyt krimin itseensä me emme hyväksy venäjän toimintaa itä ukrainassa me olemme suomessa sitä mieltä että myös ukrainan suvereniteettia tulee kunnioittaa

puhemies

ykn päätöslauselmasta tuhatkolmesataakaksikymmentäviisi alkaen naiset rauha ja turvallisuus minulle tulee mieleen näistä tässä keskusteluakin kuunnellessa että me unohdamme että perusongelmana on se että gender tasa arvotyön merkitys niin kriisien ennaltaehkäisyssä kuin niissä ratkaisuissa on jäänyt valitettavan vähälle huomiolle

edustaja guzenina näitä terveisiä myös veisi eteenpäin me tänään tosiaan tapasimme un womenin johtajan phumzile mlambo ngcukan ja hän myös toivoi että lobattaisiin enemmän tätä meidän gender

arvoisa rouva puhemies keskustelua seuratessani vakuutuin siitä että ainakin tässä salissa istuvien käsitys krimin tilanteesta on yhtenevä ja me emme hyväksy miehitystä joka tällä tavalla on tehty tätä me tuomme myös euroopan neuvostossa esiin ja se on tärkeää että en delegaatio myös matkustaa moskovaan ja jatkaa suomen ulkopolitiikan toivottavasti yhtenäisen ja ison kuvan

arvoisa rouva puhemies tämä valtuuskunnan toimintakertomus on hyvä läpileikkaus

ja neuvottelutoimikunta on tehnyt hyvää työtä työtä asioiden parissa täällä kertomuksessa mainitaan myös se kuinka vaikeaa on sosiaalisten oikeuksien toteutuminen ja kerrotaan euroopan sosiaalisesta peruskirjasta peruskirjan tarkoitushan on korostaa oikeutta sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen muun muassa asumiseen köyhyyteen ja yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen torinossa maaliskuussa osallistuin sosiaali ja terveysvaliokunnan edustajana tähän sosiaalinen peruskirja konferenssiin ja oli hyvin mielenkiintoista käydä keskustelua eri jäsenmaiden edustajien kanssa siellä ja ja kun luen tätä kertomusta niin huomaan että kertomus on ihan samoihin asioihin kiinnittänyt huomiota ja niistä käynyt keskustelua ja guzeninan esiin nostama

puhemies kyllä minustakin on hyvin tärkeää että suomen kansallinen linja on hyvin selkeä ja siksi se toden totta on kyllä hämmentävää että täällä valtiovarainministeri stubbin tietyistä lausunnoista jää epäselväksi mitä niillä on tarkoitettu kyllä se aika kovaa tekstiä on jos sanotaan että käytännössä menetetty tapaus ja vaikka edustaja zyskowicz ei halunnutkaan enää palata tähän niin kyllä tähän linjaan täytyisi nyt saada selkeys ja myös myös sille tosiasialle jotakin palautetta että täällä eduskunta ihan aidosti nyt kyselee sen perään mikä on ollut tämä ministeri stubbin puheenvuoron tarkoitus siksi minä toivon että jatkossa muutkin kuin edustaja zyskowicz esimerkiksi ministeri stubb itse voisi sitten selkeyttää tätä linjaansa koska koska tällä hetkellä ei ole kyllä tullut valitettavasti linja selväksi vaikka edustaja zyskowicz niin sanoikin puhemies kun tässä edustaja guzenina haluaa terveisiä mitä kannattaa sinne kertoa tästä eteenpäin niin suosittelisin että ainakaan tätä stubbin puheenvuoroa ei siellä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies minun mielestäni tämä on vakava asia eikä kannata naureskella venäjä on toiminut kansainvälisten oikeuksien vastaisesti ja ja on hyvä että eu ja suomi ovat venäjän toimet tuominneet ne on tuomittava tästä ei ole kahta sanaa tietenkään ja turha siitä vääntää suomi on mukana eussa ja me olemme mukana eun päätöksissä mutta on erittäin tärkeää että me me pidämme yllä keskusteluyhteyttä myös venäjään tässä tilanteessa vaikka emme vähääkään hyväksy emmekä ymmärrä heidän toimintaansa itä ukrainassa saatikka krimin miehitystä ja valloittamista minun mielestäni tästä on turha nyt yrittää tehdä keinotekoisesti jotain ihmeellistä ihmeellistä jännitteistä tilannetta suomen sisällä me olemme tässä hyvässä eurooppalaisessa linjassa ja keskusteluyhteyksien pitäjänä niin ulkoministeri soinin pääministerin kuin presidentinkin